Ei ollut varmastikaan sattumaa, että murha tapahtui kansainvälisenä rankaisemattomuuden päivänä. Päivänä, jolloin selvittämättömiä toimittajamurhia muistellaan maailmalla. Tällä hetkellä maailmassa on noin 251 toimittajamurhaa ratkaisematta. Ei tule yllätyksenä, ettei myöskään Rafig Tagin murhasta ole tähän mennessä saatu kiinni tai asetettu syytteeseen ketään. Murha on äärimmäinen keino rajoittaa sananvapautta. Arkaluonteisten asioiden esille nostamisen joutuu maksamaan hengellään. Joissain maissa tätä keinoa käytetään systemaattisesti. Mikä onkaan kansainvälisten ihmisoikeussopimusten merkitys, jos allekirjoittajamaa pystyy vapaaseen ihmisoikeuksien polkemiseen. Murhaajan löytäminen on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on löytää ja rangaista niitä tahoja, jotka toimittajamurhia tilaavat.